ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia käsittelyn pohjana on ympäristövaliokunnan mietintö yksi nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa rouva puhemies hallituksen esitys erityisryhmien asunto olojen parantamiseksi annetun lain kahdeksannen pykälän muuttamisesta on periaatteessa vain tekninen pieni muutos alimman tukiluokan mukaisia avustuksia myönnettäessä avustusprosentti nostetaan nostetaan kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin ja näitä rahoja on myönnettävissä sekä uudisrakentamiseen että peruskorjaukseen tämä kyseinen hallituksen esitys sisältyy pääministeri antti rinteen hallitusohjelmaan valiokunta käsitteli tätä asiaa kokouksessaan huolellisesti kuullen neljää asiantuntijaa ja viidenneltä saatiin vielä kirjallinen lausunto valiokunta oli päätöksessään yksimielinen valiokunta pitää ehdotettua avustusmäärän korotusta kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin perusteltuna opiskelija asunnot ovat tyypillisesti kooltaan pieniä joten niiden rakentamiskustannukset ovat asuntojen kokoon suhteutettuna keskimääräistä korkeammat lisäksi asukkaiden vaihtuvuus on tavallisiin vuokra asuntoihin verrattuna merkittävästi suurempi johtaen korkeampiin hallinto ja ylläpitokustannuksiin valiokunta toteaa että investointiavustus on todettu tehokkaaksi tueksi joka edistää kohtuuhintaisten laadukkaiden asuntojen opiskelijoille ja muille erityisryhmille opiskelija asuntojen ohella myös nuorisoasunnoille on todettu olevan kasvavaa tarvetta tuki opiskelija ja nuorisoasuntojen tuotantoon helpottaa osaltaan kasvukeskusten vuokra asuntokysyntää ja vaikuttaa siten asukkaiden asukkaiden kannalta myönteisesti vuokramarkkinoiden hintakehitykseen valiokunta valiokunta pitää hyvänä sitä että investointiavustusta voi saada uudisrakentamisen ohella myös asuntojen perusparantamiseen perusparannushankkeilla voidaan samalla edistää esimerkiksi tyhjänä olevien toimistorakennusten muuttamista asuinkäyttöön ja parantaa rakennusten energiatehokkuutta valiokunta korostaa tarvetta kiinnittää jatkossa erityistä huomiota myös

hyödyntämiseen siten että samalla edistetään puurakentamisen ja muutoin rakentamiseen liittyvien ilmastotavoitteiden saavuttamista valiokunta oli mietinnössään yksimielinen

arvoisa rouva puhemies

tämän lakiesityksen tarkoitus on erinomainen korottaa korottaa rakentamisavustusta niin että suomessa rakennettaisiin enemmän kohtuuhintaisia opiskelija ja nuorisoasuntoja on erittäin kannatettavaa että hallitus on monin tavoin päättänyt tukea nuorten ja opiskelijoiden tilannetta myös tällä tavalla helpottamalla heidän asumistaan tämä lakiesitys koskee paitsi asumista myös meille keskustalaisille erityisen tärkeitä koulutusta ja työllisyyttä opiskelijoiden asumismenojen pieneneminen tarkoittaa sitä että heidän toimeentulonsa paranee osaltaan auttaa keskittymään opintoihin saamaan tutkinnon suoritetuksi ja pääsemään sujuvasti työelämään arvoisa puhemies me keskustassa olemme esittäneet että opiskelija asuntoja tulisi tulisi lisätä niin että joka toinen opiskelija asuisi opiskelija asunnossa vuoteen kaksituhattakolmekymmentä mennessä tämä lakiesitys tukee myös tätä tavoitetta lakiesityksen on arvioitu jokin verran vähentävän valtion asumistukimenoja koska investointiavustuksella rakennettujen asuntojen vuokran määrää säädellään laissa vuokrakatto helpottaa nuorten ja opiskelijoiden toimeentuloa puhuttaessa asumistuesta kokonaisuutena asumisen kustannusten jatkuva nousu on kasvattanut maassamme asumistuen menoja merkittävästi asumistukijärjestelmä kaipaakin uudistamista ei voi olla niin että asumistuki toimii jonkinlaisena vuokrankorotusautomaattina ja yhteiskunnan rahojen siirtona varakkaille sijoittajille ei vaan keskiössä tulee olla ihminen ja hänen tarpeensa on tärkeää että asumistuki katsotaan nyt seikkaperäisesti ja laajasti tämän hallituksen käynnistäessä käynnistäessä sosiaaliturvan uudistuksen tästä sovittiinkin hallitusohjelmassa arvoisa puhemies tänään on osoitettu mieltä ilmaston puolesta asiat eivät muutu muutoin kuin toimimalla siksi keskusta on esittänyt että lisäämme roimasti puurakentamista maassamme saimmekin hallitusohjelmaan sovittua että puurakentaminen tuplataan mietinnössään ympäristövaliokunta toteaa aivan oikein että jatkossa on tarve kiinnittää erityistä huomiota investointiavustusten hyödyntämiseen myös siten että samalla edistetään puurakentamista

arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen esitys lähtee siitä että tässä halutaan lisätä nimenomaan opiskelija ja

tuotantoa se on erittäin hyvä koska monilla paikkakunnilla opiskelija asunnoista on suurta pulaa huomionarvoista on että opiskelija asunnot ovat monta kertaa nimenomaan pienikokoisia ja niiden rakennuskustannukset ovat korkeita ja myöskin niiden hallintokustannukset ovat korkeita koska siellä vuokralaiset vaihtuvat usein siksi tämä hallituksen esitys että kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin nostetaan on hyvä asia uskon että tämä saa aikaan sen että useilla paikkakunnilla opiskelija asuntojen tuotanto lisääntyy hyvä on myöskin se että ympäristövaliokunta kiinnittää omassa mietinnössään huomiota siihen että samalla edistetään puurakentamista ja myöskin muutoin rakentamiseen liittyvien ilmastotavoitteiden saavuttamista itse pidän tätä hallituksen esitystä vaikka tämä on hyvin pienimuotoinen myöskin merkittävänä edistysaskeleena siihen että nimenomaan opiskelijoista nuorista ihmisistä ja heidän asumisestaan pidetään huolta

arvoisa rouva puhemies kuuntelin tässä päähallituspuolueen eduskuntaryhmän puheenjohtajaa mutta mutta nyt tähän itse asiaan erityisryhmien asunto olojen parantaminen on tärkeä toimenpide tässä investointiavustuksen korottamisesta on kyse ja ja pidän sitä erittäin myönteisenä aiempina kausinahan on tehty muun muassa sitä että asuntojen minimikokorajoitteita on muutettu ja annettu paremmat mahdollisuudet tehdä joustavammin nuorten toivomia ja nuorten tarvitsemia asuntoja ja toisaalta sen hintaisia asuntoja että niissä pystyvät nuoret opiskelijoina asumaan myös esteettömyysvaateita on on uudistettu ja ja todettu että välttämättä kaikkien tuohon ikäryhmään eli pääasiassa kohdennettujen asuntojen ei tarvitse olla esteettömiä vaan riittää että jokaisesta löytyy esteettömiä vaihtoehtoja ja tietysti julkiset tilat raput ja muut ovat esteettömiä luonnollisesti mutta arvoisa puhemies tarve sille että me tulemme tarvitsemaan jatkossa opiskelija asuntoja lisää ja varmasti myös tällaista edullisempaa soluasumista ja muuta tulee kasvamaan sen myötä että meillä kaupungistuminen on kiihtyvä ilmiö se ei ole enää mielipide vaan se on tosiasia että meillä maaseutu on yhä enempi harvaanasuttua ja julkinen liikenne ei toimi ja ja nyt vielä valitettavasti esimerkiksi monien nuorten opiskelijoiden odottama kevytautolainsäädäntö on lykkääntymässä hamaan tulevaisuuteen vähintäänkin vuodella ehkä kokonaan

arvoisa rouva puhemies käsittelyssä on nyt siis hallituksen esitys koskien alimman tukiluokan mukaisten avustusten enimmäismäärän nostoa kymmenestä prosentista viiteentoista prosenttiin liittyen opiskelija ja nuorisoasuntojen rakentamiseen hankintaan ja myös perusparantamiseen investointiavustus on tehokkaaksi todettu tukimuoto joka edistää kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa paitsi opiskelijoille myös erityisryhmille esityksessä plussaa on paitsi se että avustusta voi saada myös asuntojen perusparantamiseen että muutoksen astuessa voimaan ensimmäinen yhdettätoista se koskee myös parhaillaan vireillä olevia hankkeita kohtuuhintaista asuntotuotantoa on syytä lisätä jatkossakin varsinkin kasvukeskuksissa siitä me olemme varmasti kaikki tässä salissa samaa mieltä opiskelijoiden edullisempi vuokra asuntotuotanto mahdollistaa ja tukee opintojen suorittamista tavoiteajassa ja mahdollistaa myös vapaarahoitteisia asuntoja enemmän muun muassa työtä tekevälle väestölle kaiken kaikkiaan erittäin kannatettava esitys toki toki jonkun verran marginaalinen mutta kannatettava ja yksimielisesti hyvässä yhteistyössä ympäristövaliokunnassa käsitelty edustaja heinoselle haluaisin todeta tavallaan puuttui nyt aiheeseen tässä loppupuheenvuorossaan joka ei suoranaisesti tähän tähän hallituksen esitykseen kuusitoista sinänsä liity että kevytautolainsäädäntöä käsitellään salissa ensi viikolla ja uskallan sanoa koko hallituksen puolesta että vuoden siirtymäaika jatkoaika niin että saadaan tästä lainsäädännöstä sellainen että pääsemme sen kanssa eteenpäin on koko hallituksen tavoitetila

arvoisa rouva puhemies tämä lakiesitys on hyvä ja on erittäin tärkeää että kohtuuhintaista asuntotuotantoa edesautetaan ja edistetään suomessa erityisesti nuorten ja myös erityisryhmien kohdalla joista täällä on puhuttu koskien erityistä tukea tarvitsevia nuoria ja muun muassa vammaisia opiskelijoita

ja ja sillä tavalla itsenäistymistä elikkä erittäin tärkeä asia pidän myös hyvänä sitä että on nostettu esiin tämä toimistorakennusten muuttaminen asumiskäyttöön meillä on paljon tyhjiä tiloja suomessa ja olisi tärkeää että niistä voitaisiin tehdä asuntoja koska asuntopula on kuitenkin kova vielä nostaisin ikäihmisten tilanteen vaikka ei ikäihmisiä tämä esitys nyt koskekaan on tärkeää että pidämme edelleen yllä sitä keskustelua että kun ikäihminen viettää vuosia siellä kodissa niin asuminen olisi esteetöntä ja perusparannushankkeisiin kohdistettaisiin resursseja ja jokainen pystyisi sitten siellä kodissaan viettämään

mukavaa että valiokunta näin ripeästi käsitteli tämän tärkeän esityksen voi olla että lakiteknisesti tämä on teknisluonteinen niin kuin täällä todettiin mutta asiallisesti tämä on kyllä iso ja merkittävä parannus joita muuten asumispuolella hallitusohjelmassa on useampia siksi on tärkeää että tämä askel nyt on otettu ja tämä on tärkeä kuten täällä on hyvin todettu nimenomaan opiskelijoiden ja nuorten kohtuuhintaisemman asumisen

moni näistä parannuksista mitä hallitusohjelmassa on perustuu itse asiassa jo viime kauden tarkastusvaliokunnan mietintöön ne linjaukset mitkä silloin eduskunta yksimielisesti hyväksyi hyväksyi on otettu hallitusohjelmaan sellaisenaan ja kaiken kaikkiaan se linja mikä siinä on mahdollistaa sen että me voimme enemmän rakentaa kohtuuhintaista asumistuotantoa siellä oli tärkeä linjanveto siitä että valtion asuntorahasto var rahasto säilyy edelleen itsenäisenä rahastona ja se on juuri se rahasto minkä kautta näitä kohtuuhintaisia koteja ihmisille rakennetaan se on tärkeää tässä hallitusohjelmassa myös muuta kautta mahdollistuu esimerkiksi juuri opiskelijoille ja muillekin ihmisille kohtuuhintainen asuminen siellä on esimerkiksi kirjauksia siitä että käynnistysavustukset ulotetaan pääkaupunkiseudun mal kuntien lisäksi myös muille mal alueille mikä tarkoittaa esimerkiksi tamperetta turkua oulua joihin saadaan sitten lisää näitä kohtuuhintaisia asuntoja

eli kaiken kaikkiaan näiltä osin kyllä ilolla tervehdin hallitusohjelmaa ja toivon ja ja kiirehdinkin että hallitus mahdollisimman nopeasti toivottavasti toisi näitä tarvittavia muutoksia tänne eduskuntaan koska kyllä ympäristövaliokunnan ripeä ote tässä todisti että me haluamme täällä hyvin voimakkaasti yksituumaisesti ja nopeasti kaiken kaikkiaan pistää näitä hyviä uudistuksia eteenpäin

arvoisa rouva puhemies opiskelija asunnoista kuten myös muista kohtuuhintaisista vuokra asunnoista on pulaa aivan erityisesti pääkaupunkiseudulla ja muilla kasvavilla kaupunkiseuduilla asumisen kalleus sekä asuntojen riittämättömyys hankaloittavat ihmisten elämää monilla asuminen vie tuloista aivan liian suuren osan

valiokunta on pitänyt hyvänä myös sitä että investointiavustusta voi saada uudisrakentamisen ohella myös asuntojen perusparantamiseen myös tämä on hyvä hanke perusparannushankkeilla voidaan samalla edistää tyhjänä olevien rakennusten kuten toimistorakennusten muuttamista asuinkäyttöön ja se on hyvin järkevää myös kiertotalouden kannalta esitykseen annetuissa lausunnoissa muun muassa kuntaliitto nosti esiin mahdollisuuden hyödyntää tätä alinta investointiavustusten tukiluokkaa myös ikääntyneiden asuntotarjonnan kuten senioritalojen lisäämiseen niillekin on tarvetta sillä eläkeläisissä on opiskelijoiden tavoin erittäin pienituloista väkeä

kuin olisi järkevää kohtuuhintaisten asuntojen tuotanto on se paikka mihin sitä rahaa kannattaisi ennemmin laittaa laittamalla tämän saman rahan edullisten asuntojen tuotantoon voisimme osoittaa että haluamme oikeasti kohtuuhintaista asumista emmekä tukea sijoitusasuntojen omistajia

helsinki turku jyväskylä seinäjoki ovat esimerkkejä niistä paikkakunnista joista tuli jo keskikesällä viestejä siitä että opiskelija asunnoista on huutava pula heinäkuussa oli tiedossa että enää muutamia soluasuntoja on on tarjolla tietysti opiskelijat joutuvat joutuvat etsimään majapaikkaa myös muualta kuin varsinaisista opiskelija asunnoista investointiavustus jota tässä nyt korotetaan opiskelija asuntojen osalta on todellakin osoittautunut tehokkaaksi tueksi joka edistää kohtuuhintaisten asuntojen tuotantoa erityisryhmille ja tässä nyt erityisesti opiskelijoille olin myös itse eduskunnan tarkastusvaliokunnan jäsenenä viime kaudella ja silloin todellakin tehtiin tuo asuntopolitiikan mietintö

haluan antaa hallitukselle kiitoksen vielä siitäkin että ne esitykset joita joita valiokunnassa teimme ovat todellakin hallitusohjelmassa ainakin kirjattuina hienoa että tässä nyt tämmöisellä pienellä askeleella päästään päästään tällä kaudella aloittamaan vielä haluan todeta että on myönteistä että valiokunta otti puurakentamisen tässä tässä yhteydessä esiin

rouva puhemies edustajat aittakumpu ja lohikoski kiinnittävät huomiota nykyisen asumistukijärjestelmän ongelmallisuuteen tästä minäkin ajattelin muutaman sanan sanoa luonnollisesti kaikki ymmärrämme että asuntojen kysyntä ja tarjonta hyvin paljon vuokratasoon mutta olisi silmiensä sulkemista tosiasioilta väittää kuten edustaja viitanen muistaakseni viime kaudella väitti ettei asumistuella olisi mitään merkitystä vuokratason kannalta me maksamme veronmaksajien rahoista yli kaksituhatta miljoonaa euroa vuodessa asumistukea minkä lisäksi vielä toimeentulotuesta korvataan pienituloisimpien asumismenoja jokainen voi kuvitella sellaista teoreettista ajatusta että asumistukea ei makseta ollenkaan ettekö usko myös edustaja viitanen että tämä vaikuttaisi vuokrien tasoon totta kai se vaikuttaisi meillä on erittäin kannattavia asuntosijoitusyhtiöitä esimerkiksi kojamo jokainen voi pörssistä seurata miten hyvää bisnestä kojamo on ja sato me olemme viime aikoina lukeneet lehdistä miten ulkomaiset asunto tai kiinteistösijoitusyhtiöt ostavat suomesta vuokra asuntoja isoja nippuja miksi ostavat no siksi että se on hyvää bisnestä ja siten kuin täällä aikaisemmin todettiin veronmaksajat tukevat tätä hyvää bisnestä maksamalla yli kaksi miljardia euroa asumistukea vuodessa tämä asumistuki tietysti menee pienituloisten ihmisten hyväksi mutta käytännössä he ovat lähinnä läpikulkueränä ja asumistuki menee lihottamaan näiden asuntosijoittajien lompakkoja osa asumistuestahan ja myös muista kelan asumismenojen korvauksista maksetaan suoraan asuntosijoittajille tai asuntojen omistajille täällä edustaja aittakumpu kertoi että hallitus aikoo puuttua tähän asiaan sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen yhteydessä sitä minäkin toivon ja kun joka tapauksessa vuokralaiset tarvitsevat asuntoja ja asuntojen omistajat tarvitsevat vuokralaisia niin olen täysin vakuuttunut että pienemmälläkin asumistuen määrällä pystyttäisiin auttamaan pienituloisia ihmisiä heidän asumiskustannustensa voittamisessa puhuttiin myös ilmastosta ja haluan lausua iloni siitä että tuhannet nuoret tällä hetkellä eduskuntatalon edessä vaativat hallitukselta ilmastotoimia niin mekin kokoomuksessa
edustaja viitasen nimi mainittiin kahteen otteeseen minuutin
kiitos arvoisa puhemies muun muassa tarkastusvaliokunnan mietinnössä minkä edustaja zyskowiczkin on on ollut yksimielisesti hyväksymässä pohditaan myös tätä asumistukikysymystä ja siinä todetaan se fakta että kuitenkin siitä kuinka paljon asumistuet valuvat asumisen hintaan on ristiriitaisia tutkimustuloksia mielestäni se on fakta jonka voi sanoa ääneen kun se näin on ja tähän olen myös viime kaudella viitannut ja muistelenpa puhemies että viittaus tapahtui siinä vaiheessa kun jälleen kerran kokoomuksella oli halua jatkaa leikkauspolitiikkaa että asumistukeakin haluttiin leikata ja kaikkea mahdollista sosiaaliturvaa haluttiin leikata enkä koskaan ole ole hyväksynyt sitä että tällaisia perusteita käytetään siinä mielessä että voidaan sitten saada siitä ikään kuin selkänoja leikata pienten ihmisten

valiokunnan puheenjohtaja hoskonen ja edustaja koponen ovat varanneet puheenvuoron pidättekö paikalta kolmen minuutin vai onko pidemmät puheenvuorot meidän pitää parin minuutin kuluttua lopettaa istunto

arvoisa rouva puhemies kaksi asiaa ensinnä kiitoksia hyvästä palautteesta valiokunnan puolesta todellakin mietintö käsiteltiin ripeästi ripeästi emme missään nimessä halunneet olla jarruna vaan halusimme että tällainen hyvä hanke lähtisi etenemään ja nuorille ja erityisryhmille saataisiin avustettuja asuntoja mahdollisimman nopeasti toinen asia on puurakentaminen valiokunta keskusteli siitä ja on on valiokunnassa käyty monessa muussakin yhteydessä keskusteluja puurakentamisen saamiseksi paljon paljon parempaan vauhtiin kuin on tällä hetkellä suomessa sehän on ihan alkutekijöissään vielä olemme ruotsia paljon jäljessä uskon ja toivon että sitten kun valtion seuraava ensi vuoden budjetti tulee lokakuun alussa tähän taloon

hallitusryhmissä ja tietenkin oppositionkin tuki on suotavaa

jos hallituksen esityksen mukaisesti asuntojen määrää lisätään niin tulee myös huomioida ettei tämä automaattisesti vähennä valtion asumistukimenoja ainakaan helsingin osalta mikäli vuokrien hintoja ei samalla alenneta helsingin opiskelija asumissäätiön eli hoasin yksiöiden keskihinta on viisisataaviisikymmentäviisi euroa ja vaikka tämä on vähemmän kuin opiskelijalla joka asuu markkinahintaisessa yksiössä niin molemmat opiskelijat tässä tapauksessa saavat täysin saman maksimiasumistuen eli neljäsataakaksitoista euroa opiskelija asuntojen vuokrien hintojen tulisi siis olla vielä selkeästi matalammat kuin markkinahintaisilla asunnoilla helsingissä jolloin valtion asumistukimenot vähenisivät vähenisivät